Arvoisa puhemies, jouduin valitettavasti äänestämään tyhjää oman ryhmäni kannanoton kohdalla, koska mielestäni me tarvitsimme ja tarvitsemme tämän selkeämmän perusoikeuskannanoton Euroopan unionin jatkolle, joka selkeästi määrittelee myös vastuita komission ja parlamentin lisäksi myös jäsenvaltioiden vastuuta siitä, miten takaamme naisten oikeudet, lisääntymis ja terveysoikeudet, vähemmistöjen oikeudet, mukaan lukien seksuaali ja uskonnolliset vähemmistöt, ja takaamme oikeasti näkökulman, jossa jokainen ihminen ja hänen oikeutensa ovat yhtä arvokkaita ja ne ovat subjektiivisia ja jakamattomia, eli me emme täällä arvo, kuka saa oikeuksia ja kuka ei saa oikeuksia, vaan takaamme järjestelmän, jolla kaikki ihmiset saavat ihmisoikeudet ja perusoikeudet.